ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kahdeksan yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmas kymmenettä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa rouva puhemies teen esityksen vastalauseen mukaisesti että kaikki avoinna olevat virat ovat myöskin valituskelpoisia
arvoisa puhemies kannatan edustaja paateron tekemää esitystä

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kymmenen pohjalta ainoassa käsittelyssä yhteistyösopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta